Arvoisa puhemies, on ilman muuta perusteltua, että myös julkisissa hankinnoissa pyritään edistämään ympäristöystävällisyyttä ja puhtaita ajoneuvoja. On kuitenkin tärkeää, että tähän jätetään riittävä jousto ja liikkumavara jäsenvaltioiden tasolle, koska eri puolilla Eurooppaa olosuhteet vaihtelevat paljon ja jäsenmailla, kunnilla ja alueilla, on paras käsitys siitä, miten voidaan parhaiten edistää puhdasta liikennettä. On todellakin puute, että tässä ei ole pystytty määrittelemään puhtaan liikenteen osalta raskasta kalustoa ja niiden biopolttoaineen käyttöä. Tiedämme, että biopolttoaineilla on merkittävä rooli puhtaan liikenteen osalta ja on ilman muuta puute, että sitä ei ole voitu tässä ottaa riittävällä tasolla huomioon. Muutoinkin laskentamenetelmä, missä katsotaan pelkästään pakoputken päästä tulevia päästöjä, ei riittävällä tavalla kata koko energiankulutusta ja ympäristövaikutuksia.

Olen hyvin tyytyväinen siihen, että ympäristövaliokunta on kiinnittänyt huomiota akkuteollisuuteen ja sen kehittämistarpeisiin Euroopassa. Kun sähköinen liikenne etenee, on entistä tärkeämpää, että myös akkutuotanto on kestävällä pohjalla. Se tarkoittaa sitä, että meidän pitää saada merkittävästi akkuteollisuutta Eurooppaan ja meidän pitää saada raaka aineita myös Euroopasta. Tällä hetkellä Eurooppa on aivan liian riippuvainen tuontiakuista, tuontitavarasta. Se ei ole kestävällä pohjalla tälläkään hetkellä eikä varsinkaan, kun tarve tulee merkittävästi kasvamaan.